ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö kaksi nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä yleiskeskustelun aloittaa

puhemies esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ampuma aselakia lisäämällä siihen viittaus euroopan komission antamaan ampuma aseiden deaktivointistandardeja ja tekniikoita koskevaan asetukseen on siis suoraan sovellettavaa oikeutta deaktivointiasetus sisältää säännöksiä deaktivoinnin luvallisuudesta tarkastamisesta varmentamisesta avunantopyynnöistä aseiden merkitsemisestä täydentävistä toimenpiteistä aseiden siirtämisestä toiseen jäsenvaltioon ja ilmoitusvelvollisuuksista eli tämä deaktivointiasetus asettaa deaktivoinnille vähimmäisvaatimukset joten joten jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön täydentäviä kansallisia toimenpiteitä ampuma aselakia ehdotetaan muutettavaksi siten että pysyvästi deaktivoitu ase tai toimintakelvottomaksi tehty aseen osa on mahdollista esittää myös poliisihallitukselle tai muulle kuin luvan haltijan kotikunnan tai kotipaikan tämä ehdotus siis joustavoittaa menettelyä yksittäisen aseenhaltijan kannalta kun kotipaikkasidonnaisuudesta luovutaan mutta poliisihallituksen suorittama tarkastus voi olla edelleen tarpeen kun tarvitaan esimerkiksi erikoisvälineistöä lisäksi valiokunta esittää muutoksen koskien lakiesitykseen sisältymätöntä sadattaviidettätoista pykälää valiokunta ehdottaa että tähän lisätään valvontaviranomaiseksi tulli ja siihen liittyvät muutokset koska valvontatehtävä seuraa komission deaktivointiehdotuksesta valiokunta on saanut selvityksen deaktivointiasetuksen ja ampuma aselain merkityksestä puolustusvoimilta puolustusvoimilta hankittujen deaktivoitujen ampuma aseiden kannalta tässä selvityksessä todetaan että ampuma aselakia ei sovelleta siis puolustusvoimissa tapahtuvaan ampuma aseiden ja sen osien korjaamiseen ja muuntamiseen mukaan lukien ampuma aseiden deaktivointi mutta tätä asetusta sovelletaan kuitenkin puolustusvoimien yksityisiin yhteistyökumppaneihin ja puolustusvoimien ulkopuolisille yksityishenkilöille ja yrityksille luovutettuihin luovutettuihin ampuma aseisiin ja niiden osiin elikkä näin puolustusvoimilta hankittujen deaktivoitujen ampuma aseiden tulee täyttää ampuma aselain ja sen nojalla annettujen säännösten vaatimukset yksityishenkilöiden ja yritysten puolustusvoimilta hankkimiin aiemmin deaktivoituihin aseisiin sovelletaan deaktivointiasetuksen vaatimuksia kun asetuksen soveltaminen alkaa sitten muutamia näkökohtia elikkä tätä deaktivointiasetusta ei sovelleta aseisiin jotka on deaktivoitu ennen soveltamisen alkamispäivää kahdeksas neljättä kaksituhattakuusitoista paitsi jos nämä ampuma aseet siirretään toiseen eun jäsenvaltioon tai saatetaan markkinoille markkinoille saattamista on myös maksuton siirto tai vaihtokauppa tästä valiokunnan saaman selvityksen mukaan aiheutuu kustannuksia tarkastuksen yhteydessä maksettavasta maksusta säädetään poliisin suoritteiden maksullisuudesta annetussa sisäministeriön asetuksessa kustannuksia voi syntyä asesepän suorittamista toimenpiteistä jotka ovat tapauskohtaisia edellä todettu siis koskee myös näitä puolustusvoimilta hankittuja aikaisempien ohjeiden mukaisesti deaktivoituja ampuma aseita valiokunta pitää välttämättömänä että poliisihallitus tiedottaa poliisilaitoksia ase elinkeinon harjoittajia aseharrastajia tämän komission asetuksen mukaisista menettelyistä mukaan lukien mahdollinen poliisilaitosten ja poliisihallituksen välinen työnjako ampuma aseen tai aseenosan poliisihallituksen tulee selvittää aikaisempien deaktivoitujen ampuma aseiden mahdolliseen uudelleen deaktivointiin liittyvät kysymykset ja informoida niistä sitten mainittuja tahoja tämä hallintovaliokunnan mietintö on yksimielinen

arvoisa rouva puhemies hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ampuma aselakia lisäämällä siihen viittaus euroopan komission antamaan ampuma aseiden deaktivointistandardeja ja tekniikoita koskevaan asetukseen pysyvästi ampumakelvottomaksi tehty ampuma ase ja pysyvästi toimintakelvottomaksi tehty aseen osa olisi mahdollista esittää myös poliisihallitukselle tai muulle kuin kotikunnan tai kotipaikan poliisilaitokselle tältä osin esitys on oikein kannatettava ehdotettu laki ampuma aselain muuttamisesta liittyy euroopan komission joulukuussa kaksituhattaviisitoista antamaan täytäntöönpanoasetukseen deaktivointistandardeja ja tekniikoita koskevien yhteisten suuntaviivojen vahvistamisesta sen varmistamiseksi että deaktivoidut ampuma aseet tehdään pysyvästi ampumakelvottomiksi deaktivointiasetus on suoraan sovellettavaa oikeutta eikä siinä suomelle anneta kovin paljon erioikeuksia eun jäsenvaltioiden tulee soveltaa deaktivointiasetusta kahdeksas neljättä kaksituhattakuusitoista lähtien eli kiitos tästä asetuksesta kuuluu erityisesti euroopan unionille tässä esityksessä deaktivointiasetus asettaa deaktivoinnille vähimmäisvaatimukset joten jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön täydentäviä kansallisia toimenpiteitä hallituksen esityksessä ampuma aselakiin ehdotetaan otettavaksi informatiivinen viittaus deaktivointiasetukseen se että aseen voi esittää muullakin poliisiasemalla kuin siellä missä asuu on järkevää se joustavoittaa menettelyä yksittäisen aseenharrastajan kannalta kun kotipaikkasidonnaisuudesta luovutaan poliisihallituksen suorittama tarkastus voi olla mielestäni tarpeen erityisesti ja vain silloin kun ja tarkastusmerkinnän tekeminen edellyttävät erikoisvälineistöä ja ammattitaitoa mielestäni monelta poliisiasemalta tätä ammattitaitoa löytyy jo nyt riittävästi ampuma aselakia ja komission deaktivointiasetusta sovelletaan myös yksityisiin yhteistyökumppaneihin ja puolustusvoimien ulkopuolisille yksityishenkilöille ja yrityksille luovutettuihin ampuma aseisiin ja aseen osiin tämä tarkoittaa sitä että yksityishenkilöiden ja yritysten hallussa olevien puolustusvoimien toimesta deaktivoitujen ampuma aseiden tulee täyttää ampuma aselain ja sen nojalla annettujen alemmanasteisten säännösten asettamat vaatimukset direktiivi koskee siis myös puolustusvoimilta hankittuja aikaisempien ohjeiden mukaisesti deaktivoituja ampuma aseita aikaisemmin deaktivoidut ampuma aseet eivät direktiivin mukaan välttämättä täytä deaktivointiasetuksessa asetettuja vaatimuksia tätä muutosehdotusta en pidä järkevänä aseet on jo kertaalleen deaktivoitu ammattilaisten toimesta joten sen pitäisi riittää jatkossakin tarkastus totta kai myös maksaa deaktivointitarkastuksen yhteydessä maksettavasta maksusta säädetään poliisin suoritteiden maksullisuudesta annetussa sisäministeriön asetuksessa joka lienee muutamia kymmeniä euroja per ase lisäksi kustannuksia syntyy asesepän toteuttamista deaktivointitoimenpiteistä jotka ovat aina tapauskohtaisia esitys lisää näiltä osin aseen omistajan kustannuksia joten en pidä esitystä tältä osin kannatettavana tiedän yrityksiä jotka ovat hankkineet satoja jopa tuhansia deaktivoituja aseita puolustusvoimilta mikäli laissa tai erillisessä asetuksessa ei hyväksytä puolustusvoimain tekemää deaktivointia joka vastaa jopa tiukemmin esitettäviä teknisiä vaatimuksia tulee pohan aseseppien käydä leimaamassa edellä mainitut aseet tästä siirtyvät lopulliset maksut aseiden tuleville ostajille arvoisa rouva puhemies aseiden omistajat ja aseharrastajat ovat erittäin hyviä lypsettäviä lypsettäviä heitä rangaistaan jatkuvasti maailmalla tapahtuvien terroritekojen johdosta mutta he eivät luovuta he jatkavat harrastustaan niin pitkään kuin yhdelläkin harrastajalla on ase ja paikka missä harrastusta voi turvallisesta harrastaa toivoisin että tällainen aseharrastajien kurmoottaminen jo vähitellen loppuisi meidän ei ole aina pakko olla eun edessä rähmällään vaan voimme ajatella asioita myös ihan itsenäisesti odotan suurella mielenkiinnolla sitä aikaa kun lasten leikkiaseet todetaan laittomaksi tällä hetkellä ajatuskin siitä tuntuu utopistiselta mutta varmuudella sekin vielä toteutuu

puhemies näissä deaktivointimääräyksissä mitä nyt tämän uuden lakiesityksen ja lain mukana tulee on se hyvä puoli että näitä ei nyt sovelleta kaikkiin aseisiin takautuvasti deaktivoidulla aseellahan on hyvin tärkeä merkitys muun muassa maanpuolustustahdon ylläpitäjänä ja se että meillä on asekeräilijöitä on myös pala meidän vahvaa historiaamme mutta rouva puhemies meillä on vielä paljon suuremmat kysymykset edessämme tämän vuoden puolella kun eussa on käsittelyssä asedirektiivi maanpuolustus on meillä se määrittelevä tekijä minkä takia itselataavien kertatuliaseiden meillä täytyy pysyä myöskin jatkossa erityisesti reserviläisten mutta myös muiden harrastajien käytössä sen sen vuoksi olen hyvin tyytyväinen siihen että me olemme suomessa saaneet yksimielisen kannan täältä lähtemään ja puolustaneet sitä eun kaikissa pöydissä mutta paljon meillä on tietysti vielä tehtävää ja vetoankin tässä myös kaikkiin muihin hallitus ja eduskuntapuolueisiin että saamme tämän yhdessä vietyä maaliin eteenpäin että meillä tämä hyvä harrastus voi jatkua

puhemies edustaja kulmala sanoi aivan oikein kun hän sanoi että ei pidä olla rähmällään eun edessä ja viitaten siihen mitä edustaja savola sanoi niin tässä on todella tänä vuonna tulossa hyvin merkittävä kysymys jossa ministeri niinistö on hyvin selkeästi sanonut että suomi ei voi hyväksyä sitä linjaa mitä komissio tällä hetkellä on esittänyt asedirektiivissä itse toimin perussuomalaisten valiokuntavastaavana suuressa valiokunnassa ja olen ilolla pistänyt jopa yli oppositio hallitus rajan sen yksituumaisuuden jolla ollaan puolustettu suomalaista poikkeuksellista tilannetta verrattuna muihin eu maihin tässä kysymyksessä tällä hetkellähän tilanne näyttää hyvältä ministeri orpo on julkisuudessa kertonut että maat kuten ruotsi norja saksa ja itä euroopan maat ovat suomen kanssa tässä asiassa samoilla linjoilla ja jopa kaikista eu maista enemmistö olisi suomen kanssa niistä viidestä keskeisestä kysymyksestä mitkä suomelle ovat tärkeitä

arvoisa rouva puhemies ei tässä varmaan kukaan eun edessä rähmällään halua olla on hyvä kyllä muistuttaa myös edustaja kulmalaa siitä mitä olimme molemmat tuolla eduskunnan hallintovaliokunnassa kuuntelemassa kun asiaa käsittelimme että minkä takia tämä deaktivointijärjestelmä on otettu käyttöön taustalla ovat pariisin iskut ja ja vaikkei siellä iskuissa ilmeisesti käytetty deaktivoituja aseita niin silti nyt halutaan poistaa tämäkin mahdollisuus pidän sitä sinänsä hyvänä pidän erittäin hyvänä ja tarpeellisena sitä mitä valiokunta mietinnössään myös nosti esille että poliisihallituksen tulee tiedottaa deaktivoitujen aseiden omistajille tästä muutoksesta sen tiedottamisen osalta on tärkeää myös muistuttaa siitä missä kohtaa tämä tarkastusvelvollisuus astuu voimaan kohtahan on se jos deaktivoidun aseen omistaja luovuttaa

haluan myös sanoa tähän euroopan asedirektiiviin liittyen sen verran että myös sosialidemokraatit esimerkiksi puolustusvaliokunnassa yhtyivät siihen näkemykseen että reserviläisaseiden osalta suomi hakisi poikkeuslupaa

arvoisa puhemies edustaja kulmala toi erinomaisesti esiin kuinka suomalaisia vastuullisia aseharrastajia myös edelleen laskutetaan ellei jopa suorastaan kiusata asiallisesta maanpuolustustakin tukevasta harrastuksestaan

on totta että nyt ovat isommat kysymykset tulossa eteen tämän euroopan unionin asedirektiivin myötä ja suomen kanta siihen on ollut erittäin tiukka ja sen tulee sellaisena tiukkana pysyäkin meidän on on huolehdittava siitä että vapaaehtoinen maanpuolustus voi jatkua tässä maassa ja samoin ja metsästysharrastuksen jatkuvuus on turvattava nyt käsittelyssä oleva hallituksen esitys on itse asiassa aika hyvä mutta tämän vaikutuksia on kuitenkin seurattava on on selvää että meillä on tällä hetkellä tässä maassa useilla myyjillä sellaisia deaktivoituja aseita joista on esimerkiksi puolustusvoimien deaktivointitodistukset olemassa nyt on seurattava hyväksytäänkö deaktivointitodistukset sitten vai vaaditaanko näitten lisäksi uusia itse näen että

tietämäni mukaan deaktivointitodistus annetaan aseen mukana aseen omistajalle mutta siitä ei jää poliisin rekisteriin minkäännäköistä merkintää edustaja kari totesi että totesi että poliisihallitukselle annetaan velvollisuus tiedottaa ja valistaa deaktivoitujen aseitten omistajia tulevasta tarkistuksesta on mielenkiintoista pohtia että

aseen omistaja luovuttaa sen seuraamuksitta toiselle henkilölle ilman että se käydään uudestaan tarkistamassa jos tällaisia uudelleentarkistuksia joudutaan suorittamaan niin uskon että poliisilla riittää kyllä puuhaa näitten aseitten uudelleen tarkistamisessa

arvoisa rouva puhemies sisäasiainministeriöstä ja pohasta on tiedusteltu tätä asiaa että jos esimerkiksi yrityksellä on on vaikka nyt viisisataa kappaletta suomi konepistooleita deaktivoituna niin se ei riitä tämän direktiivin mukaan vaan ne pitää uudelleen deaktivoida onhan se nyt aivan järjetöntä jos puolustusvoimien deaktivointiammattitaitoon ei uskota vaan tämän jälkeen vielä pitää ase deaktivoida ja siitä tulee ostajalle tai myyjälle kuluja ei näin voi olla

arvoisa rouva puhemies on ymmärrettävää että tämä eun velvoittava direktiivi on on pantava voimaan vaikka tämä luo kyllä täysin turhaa byrokratiaa ja ja lisää jälleen turhia käyntejä poliisiasemilla tai

tässä debatissa joka hetki sitten käytiin hyvin tuotiin esille niitä ajatuksia joita itsekin olen aiemmin täällä nostanut esille myös muiden kuin deaktivoitujen aseiden kohdalla olisi aivan perusteltua niin kuin edustaja kärnä tuossa edellä esille toi että puolustusvoimien deaktivointitodistus riittäisi jatkossa ja ne voitaisiin välittää tietorekistereihin ja näin tämä

tietoon näiden aseiden määrätkin suomessa maamme ampuma aselainsäädäntöä on uudistettu viime vuosina itse asiassa lukuisia kertoja muutokset on tehty usein hyvinkin nopealla aikataululla ja voisi sanoa välillä lähes paniikinomaisesti reagoiden erilaisiin sinänsä erittäinkin valitettaviin tapahtumiin jokainen kouluampuminen tai muu ampumatapaus on aina vakava asia ja se pitää vakavasti ottaa en sitä ole tässä sanomassa mutta usein tässä unohdetaan se että syy on jossain muussa kuin aselainsäädännössämme ymmärrän valtaosan uudistuksista joita olemme tehneet ehkä viimeisen kahdeksan viiva kymmenen vuoden aikana mutta olen sitä mieltä että nyt on jo lainsäädännössämme useita ongelmakohtia ja epäselvyyksiä jotka voivat jo merkittävästi hankaloittaa vastuullista ja turvallista ampumatoimintaa ampumaurheilua ja myös suomalaista metsästystä

tilastojenkin mukaan jopa keskimääräistä nuhteettomampaa väkeä syy on selvä aseiden hallussapitoluvat voi menettää mikäli syyllistyy rikokseen kuten esimerkiksi rattijuopumukseen jokin aika sitten tiukensimme myös aseiden säilytysvaateita ne saivat varsin laajasti hyväksynnän on hyvä että aseet pidetään turvallisesti myös aseen hankinta on minusta tehty tietyissä tilanteissa turhan paljon viranomaisiakin työllistäväksi eikä ole edes turvallisuuden kannalta perusteltua esimerkiksi vaatia kaikkien uusien aseiden näyttövelvoitetta poliisille tämä lakiesitys joka nyt on käsittelyssä koskee deaktivoituja aseita mutta meillä on käytössä siis lainsäädäntö joka vaatii jokaisen uuden aseen

poliiseilla on hyvä tieto näistä aseista itselläni on hivenen erilaisiakin kokemuksia siitä miten esimerkiksi vähän erikoisemmissa aseissa poliisit joutuvat pyytämään apua usein esimerkiksi numeroiden löytämiseksi aseen omistajalta lainsäädäntö itse asiassa menee niin että tuon aseen voi käydä näyttämässä kuka tahansa kenellä on vastaavan aseen kantolupa ja jopa tehdä sen niin että vie matkassaan vaikkapa kaksikymmentä asetta kerrallaan poliisin tarkastettavaksi voi kysyä onko tämä turvallisuudenkaan kannalta

ampuma asedirektiivissä eli tiukkaa linjaa ettemme hyväksyisi sitä mutta on sosialidemokraateista kyllä kuultu toisenlaisiakin äänenpainoja esimerkiksi entinen ulkoministeri tuomioja totesi että suurempi riski on että sellainen puoliautomaattiase päätyy jonain päivänä jonkun supisuomalaisen breivikin käsiin tuhoisin seurauksin ja tällaisilla sanoilla hän tuki eun ampuma asedirektiiviä minun mielestäni tämä oli kohtuullisen törkeästi sanottu suomalaisista reserviläisistä metsästäjistä ja aseenkäyttäjistä hänellä oli myös täysin vääränlaiset tiedot meidän vapaaehtoisen maanpuolustuksen koulutusmääristä mutta hyvä että hallintovaliokunnan demarijäsen edustaja kari toi täällä äsken esille että heiltä tukea löytyy sisäministeri orpohan tällä viikolla kertoi että sisäministerikokouksessa suomen asekannat saaneet merkittävästi tukea muilta eu mailta hänen mukaansa ruotsi norja ja saksa olivat täysin samoilla linjoilla suomen kanssa minkä lisäksi itäisen euroopan maat olivat pitkälti meidän kanssamme samoilla linjoilla olemme vaatineet esimerkiksi sitä että aseita pitää voida jatkossakin ostaa internetistä siviileillä olisi oikeus hankkia puoliautomaattiaseita mikä on meidän reserviläisarmeijan kannalta keskeisen tärkeä asia ja alle kahdeksantoista vuotiaat voisivat jatkossakin hankkia aseita urheilu ja metsästysharrastuksiin haluan tässä

puolustusministeri niinistölle ja ministeri petteri orpolle sisäministerillemme aktiivisesta työstä ja siitä että tämä on nyt kääntymässä siihen malliin mitä muun muassa puolustusvaliokunta yksimielisesti on maanpuolustuksen keskeisen

arvoisa rouva puhemies kiitän edustaja heinosta erinomaisesta puheenvuorosta ja myös edustaja kulmalaa tämän deaktivointiasian tuomisesta eduskunnan tietoon haluaisin sanoa nyt tässä koko salille että toivon että voimme lähettää yhdessä poliisihallitukselle sellaisen viestin että kyllä ohjeistuksia on nyt muutettava siihen suuntaan että puolustusvoimien deaktivointiammattitaitoa kunnioitetaan ja puolustusvoimien antamat deaktivointitodistukset hyväksytään siellä poliisilaitoksilla sellaisina todistuksina että aivan aidosti tällainen ase on tehty ampumakelvottomaksi jos tähän ei voi luottaa niin mihin me voimme sitten tässä maassa luottaa arvoisa

rouva puhemies edustaja heinonen totesi että tämän asetuksen mukana tulee turhaa byrokratiaa

vaikkakin tuen toki tätä yksimielistä esitystä ja ja mielestäni tämä on tasapainoisesti laadittu itse olen kyllä hiukan huolestunut siitä että kyllä tässä edelleen tulee viranomaisillemme lisää tehtäviä esimerkiksi poliisihallitukselle tiedotustehtävää niin niin poliisilaitosten ase elinkeinonharjoittajien kuin aseharrastajien suhteen samoin tullille annetaan lisää valvontatehtäviä että deaktivoiduissa aseissa toisesta euroopan unionin jäsenvaltiosta

asianmukaiset todistukset ja merkinnät että

rouva puhemies tämä pieni osa mikä nyt oli hallintovaliokunnan käsittelyssä on yksimielinen niin kuin todettiin ja tuemme sitä että tähän saadaan tämmöinen vaikka myöskin hämmästelin sitä miksi tämä yksi osa pitää tuoda kun me tiedämme että se varsinainen eu direktiivi jossa on sitten useita asioita on tulossa edustaja heinosen kommenttiin on aivan selvää että eri puolueissa on erilaisia näkemyksiä mutta kyllähän me olemme vuosien aikana nähneet että suomen lainsäädäntöön on ollut tarvetta ja on tästä eteenpäinkin tarvetta tehdä muutoksia asepuolella se on on ihan ymmärrettävää sillä maailma muuttuu internetkauppa on tällä hetkellä ihan erilaista kuin joitakin vuosia sitten meillä lupakäytännöissä on ollut korjaamisen varaa deaktivoinnissa tarvitaan uudenlaisia käytäntöjä meillä on aseita joita ei ole tälläkään hetkellä missään rekisterissä

arvoisa rouva puhemies meillä todellakin se ongelma on ollut kaiken kaikkiaan aselupien myöntämisessäkin että käytännöt ovat vaihdelleet riippuen poliisilaitoksesta sen vuoksi tämä poliisihallituksen tiedottaminen niin tässä asiassa kuin muutenkin ohjeistaminen eri poliisilaitoksille eri puolilla suomea on äärimmäisen tärkeätä ja on hyvä että tässä on nyt tätä viestiä haluttu sinne välittää ja siihen tullaan puuttumaan

kun siihen nyt kuitenkin sitten tarvitaan edelleen nämä uudet deaktivointitodistukset ja näytöt täytyy pystyä mahdollisimman kevyellä byrokratialla hoitamaan se niin että se ei aiheuta kohtuutonta taakkaa aseiden omistajille aseharrastajille meidän täytyy muistaa se lähtökohta kun tätä koko aselainsäädäntöä nyt eun toimesta halutaan kiristää että me täällä puhumme rehellisistä aseharrastajista joilla on luvat kunnossa jotka ovat tehneet kaikki pilkulleen niin kuin on on täytynytkin tehdä ja sitä meidän pitää täällä puolustaa

arvoisa puhemies kiitos edustaja heinoselle kattavasta puheenvuorosta haluaisin vielä hallintovaliokunnan jäsenenä tuoda koko suurelle salille salille tietoon sen että me olemme olleet hyvin yhtenäisiä tässä asiassa toisaalta edustaja heinonen toi toi huomioon sen että että nopeastikin on on jouduttu näihin ampuma aselain muutoksiin tekemään töitä tietenkin nyt on kyse ainoastaan tästä deaktivoinnista ja nyt onneksi pystyttiin tekemään nopeasti koska tosiaan asetus tulee voimaan jo kahdeksas neljättä ja ja lähteneet eulta vasta tämän vuoden alusta mutta tuon myöskin esiin sen että hallintovaliokunta viime syksynä aloitti hyvin laajat ja monipuoliset asiantuntijakuulemiset tähän koko ampuma aselain uudistukseen liittyen ja siinä mielessä olemme valmiita myöskin sitten niille lainsäädäntötoiveille jaamme tilannekuvan ja se on on puolueesta riippumatta hyvin samankaltainen joten siinä mielessä suomen kanta on selkeä ja ministerit orpo ja niinistö voivat sitä jatkaa kiitos siitä työstä

arvoisa rouva puhemies meillä on tehty aselainsäädäntöön lukuisia tiukennuksia muun muassa näiden kouluampumisten jälkeen jos oikein muistan niistä yksi oli sellainen missä ampuja sai aseen laillista tietä mutta yleensä tällaisissa tapauksissa missä ampuma asetta käytetään rikollisiin toimiin ne ovat laittomia aseita ja ja henkilöt ovat sairaita niin kuin tässäkin tapauksessa henkilön ei olisi pitänyt saada tuota asetta ja hänen olisi pitänyt saada muunlaista apua ehkä ne panokset olisi syytä kohdistaa sinne että tällaiset ihmiset jotka kärsivät erilaisista mielenterveysongelmista saisivat apua ennen muuta nämä tiukennukset mitä nyt suomessa on tehty ovat olleet sellaisia että ne ovat kohdentuneet

esimerkiksi puolustusvoimilta tai muilta jollain tavalla sertifioiduilta deaktivoijilta pitäisi riittää tässä sillä tiedän että poliiseilla ei ole tietoa näistä aseista niin paljoa kuin niillä henkilöillä jotka sen deaktivoinnin ovat tehneet täällä
on vielä edustaja talvitiellä pyydettynä varsinainen puheenvuoro oliko tarkoitus sellainen käyttää